Arvoisa puhemies, ihmisoikeuksien puolustajien ja Mugaben poliittisten vastustajien pelottelu, mielivaltaiset pidätykset, oikeudellinen ajojahti sekä hämärät katoamiset ovat viime aikoina vain lisääntyneet Zimbabwessa.